Arvoisa puhemies, tällä hetkellä ei ole olemassa globaaleja asekaupan sääntöjä. Toivottavasti New Yorkin heinäkuisen kokouksen jälkeen sellaiset saadaan aikaan. On tärkeä saada aikaan kattava sopimus, jossa Euroopan unionin jäsenvaltioiden lisäksi mukana ovat Kiina, Intia, Yhdysvallat ja Venäjä. EU mailla on tällä hetkellä yhteiset säännöt asekauppaan kolmansien maiden kanssa, mutta se ei riitä. Haluan nostaa esille pari keskeistä kysymystä. Ensinnäkin kattavuus on tärkeää, mutta sen rinnalla haluan korostaa valvontaa. On saatava aikaan tehokas, toimiva ja sitova valvonta, jossa on myös rangaistuspykälät. Ilman avoimuutta ja tehokasta valvontaa sopimus uhkaa jäädä tyhjäksi kirjaimeksi.

Toiseksi haluaisin ottaa esille ihmisoikeuksien ja kansainvälisen oikeuden kunnioittamisen. Tämä saattaa tuntua kummalta, koska sotahan ei oikeastaan tunne ihmisoikeuksia, mutta toivoisin silti, että tässä sopimuksessa sopimusosapuolet sitoutuvat siihen, että aseita ei toimiteta maihin ja alueille, joissa on riski, että niitä käytetään kansanmurhaan tai muuhun

Sota sinänsä on tietysti karmeaa. Sitten haluaisin esittää lämpimät kiitokset korkealle edustajalle Ashtonille hyvästä yhteistyöstä ja siitä, että olette vieneet tätä asiaa tehokkaasti eteenpäin, mutta nythän se työ vasta sitten alkaa.